Taseer kannatti demokraattista valtiota ja hän puhui julkisesti Pakistanin ankaria jumalanpilkkalakeja vastaan sanoen niiden olevan ihmisten säätämiä ja siksi myös ihmisten muutettavissa. Useassa puheenvuorossa on jo tuotu esiin kuinka hän asettui voimakkaasti puolustamaan kuolemaantuomittua kristittyä naista ja pyrki kumoamaan tämän saaman tuomion. Nämä kaikki oikeudenmukaisuuden teot koituivat Salmaan Taseerin kohtaloksi.